Me todellakin tarvitsemme rohkean ohjelman, jonka avulla eurooppalainen tiede ja innovaatiot pärjäävät hyvin kansainvälisessä kilpailussa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Maatalousvaliokunnan esittelijänä korostan nimenomaan maatalouden, ruuan, luonnonvarojen ja niihin osoitetun kymmenen miljardin euron tutkimusrahoituksen merkitystä. Merten ja sisävesien, metsien ja maatalouden tutkimukseen on panostettava enemmän senkin takia, että pääsisimme irti fossiilisesta yhteiskunnasta.

Tärkein on kuitenkin yhä sopimatta, eli budjetti. Kun trilogineuvottelut jatkuvat tulevana syksynä osana monivuotista rahoituspakettia, on pidettävä kiinni siitä, että komission esittämä kymmenen miljardin korvamerkintä pysyy vähintään tällä tasolla.